Vielä enemmän pitäisi tukea myös niitä nuoria ja opiskelijoita, jotka haluavat tulla muualle Eurooppaan opiskelemaan ja tällä tavalla kasvattaa uusia aktivisteja.